Inhimillisen hinnan lisäksi rahallinen hinta on valtava. Arvioidaan, että Alzheimerin taudin hoito maksaa vuodessa yli sata miljardia euroa. Se on enemmän kuin komission arvioima hinta sille, mitä maksaisi, jos tiukentaisimme kasvihuonekaasupäästövähennystavoitettamme 30 prosenttiin. Alzheimer potilaiden määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan 20 vuoden välein. Haluankin korostaa ennaltaehkäisyn ensisijaisuutta ja varhaista diagnoosia. Erityisesti toivon lisää tutkimusta siitä, mikä on hermoston kehitystä haittaavien kemikaalien vaikutus Alzheimeriin ja muiden hermostorappeutumatautien riskiin. Varovaisuusperiaatteen nojalla näiden kemikaalien käyttöä torjunta aineina puutarhoissamme ja pelloilla tulee joka tapauksessa vähentää.